On hyvä ymmärtää, että ne tulevat muodostamaan tuon selkärangan myös näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa.

Komissio esitti raskaan kuljetuskaluston mittoja ja massoja säätelevään direktiiviin muutoksia, jotka parantavat ajoneuvojen turvallisuutta ja polttoainetehokkuutta.

Kun näitä kieltohaluja oli myös muiden ryhmien sisällä, jouduin hyväksymään EPP ryhmän puolesta kompromissin, joka turvaa nykyisen tilanteen jatkumisen toistaiseksi ennallaan. Tämä on tärkeä torjuntavoitto pohjoismaisille maantiekuljetuksille, siksi äänestin tämän puolesta.